nyt seuraa ensimmäisen varapuhemiehen vaali joka toimitetaan noudattamalla suomen perustuslain kolmannenkymmenennenneljännen pykälän toisen momentin ja eduskunnan vaalisäännön viidennen ja kuudennen pykälän säännöksiä vaali toimitetaan siis umpilipuin edustajat tuovat äänestyslippunsa uurnaan nimenhuudon mukaan joka toimitetaan aakkosjärjestyksessä pyydän pyydän huomauttaa että ehdokkaan nimi on yksilöitävä riittävällä tarkkuudella tarvittaessa myös etunimeä käyttäen avustajiksi äänestyslippujen tarkastamiseen ja äänten laskemiseen vaalissa pyydän seuraavat edustajat johanna ojala niemelä arja juvonen jukka kopra ja anu vehviläinen totean että annettuja ääniä ei julkilueta

toimitetaan

ääniä

saanut vaalissa enemmän kuin puolet annetuista hyväksytyistä äänistä on hänet valittu eduskunnan ensimmäiseksi varapuhemieheksi vuoden kaksituhattayhdeksäntoista valtiopäivien jäljellä olevaksi

nyt seuraa toisen varapuhemiehen vaali joka toimitetaan noudattamalla suomen perustuslain kolmannenkymmenennenneljännen pykälän toisen momentin ja eduskunnan vaalisäännön viidennen ja kuudennen pykälän säännöksiä vaali toimitetaan siis umpilipuin edustajat tuovat äänestyslippunsa uurnaan nimenhuudon mukaan joka toimitetaan aakkosjärjestyksessä pyydän huomauttaa että ehdokkaan nimi on yksilöitävä riittävällä tarkkuudella tarvittaessa myös etunimeä käyttäen avustajiksi äänestyslippujen tarkastamiseen ja äänten laskemiseen vaalissa pyydän seuraavat edustajat suna kymäläinen sheikki laakso sinuhe wallinheimo ja esko kiviranta totean että annettuja

äänestyksen tulos luetaan

on saanut vaalissa enemmän kuin puolet annetuista hyväksytyistä äänistä on hänet valittu eduskunnan toiseksi varapuhemieheksi vuoden kaksituhattayhdeksäntoista valtiopäivien jäljellä olevaksi ajaksi

valtioneuvoston nimittämisestä seuraa jo asetettujen valiokuntien jäsenyyksiin ja varajäsenyyksiin muutoksia joiden johdosta puhemiesneuvosto toimielimet asetetaan uudelleen

uudelleen asetettavien valiokuntien ja tiedusteluvalvontavaliokunnan sekä pohjoismaiden neuvoston suomen valtuuskunnan euroopan neuvoston suomen valtuuskunnan euroopan turvallisuus ja yhteistyöjärjestön parlamentaarisen yleiskokouksen suomen valtuuskunnan eduskunnan pankkivaltuutettujen suomen pankin tilintarkastajien kansaneläkelaitoksen valtuutettujen yleisradio oyn hallintoneuvoston eduskunnan tilintarkastajien eduskunnan kirjaston hallituksen ja itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunnan vaalit toimitetaan tiistaina kahdeksastoista kuudetta kaksituhattayhdeksäntoista kello neljässätoista pidettävässä täysistunnossa ehdokaslistat vaaleja varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään maanantaina seitsemästoista kuudetta kaksituhattayhdeksäntoista

kello kaksitoista nolla